Pk yritykset vastaavat 70 prosentista työpaikoista ja niiden liikevaihto muodostaa EU alueen yritysten liikevaihdosta peräti 80 prosenttia. COSME ohjelma on varsin tärkeä.

Myös jäsenvaltioilla on erittäin tärkeä rooli. Niiden tekemät kansalliset ratkaisut ovat lopulta avainasemassa sen suhteen, millaista veropolitiikkaa jäsenmaissa tehdään, miten yrittämistä edistetään ja mahdollistetaan ja pannaanko meidän tekemämme ratkaisut jäsenvaltioissa todella täytäntöön. Tämä mietintö on avuksi ja sen hyväksyminen oli tärkeää, mutta meidän täytyy tehdä vielä paljon enemmän pk yritysten aseman kohentamiseksi.

Vain 37 prosenttia eurooppalaisista haluaa missään tapauksessa olla yrittäjä tai ryhtyä yrittäjäksi.